Marraskuussa 2012 keskustelimme suosituksista EUn ja Kazakstanin yhteistyösopimukseen liittyen, ja liitimme siihen vahvan ihmisoikeuslausekkeen. Aivan kuten Franziska Keller täällä sanoi, niin talousintressit eivät saa ajaa ohi ihmisoikeuksien.

Nämä huomiot ihmisoikeustilanteeseen ovat todella olleet oikeutettuja, sillä tilanne on pahentunut huolestuttavasti joulukuun 2011 väkivaltaisten yhteydenottojen jälkeen. Tuolloinhan hallinto hyökkäsi ilman perusteluja suhteettomasti valtaa käyttäen protestoivia ja lakkoilevia öljytyöntekijöitä kohtaan ja ainakin 16 ihmistä kuoli ja oppositiojohtaja Vladimir Kozlov sai 7,5 vuoden vankeustuomion. Nyt kokoontumisvapaus on tiukasti kontrolloitua, uskonnon harjoittamista rajoittava tiukka laki on astunut voimaan ja hyökkäyksiä journalistien kimppuun on tehty. Sen tähden meidän täytyy jatkaa tätä painostamista Kazakstanin hallitusta kohtaan.